Arvoisa puhemies, minusta on erittäin tärkeä asia, että Euroopan parlamentissa puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa arvosta. Ei vain tänään kun vietetään juhlapäivää, vaan siitä pitää puhua aina. On aivan totta, että on tärkeätä muistaa se, että meidät on luotu miehiksi ja naisiksi. Se on rikkaus, mutta se ei tarkoita, että jos on mies taikka nainen, on jollakin tavalla huonompi tai heikompi, vaan meidät on myöskin luotu tasa arvoisiksi. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että nyt viimeistään 2010 luvulla voitaisiin olla tasa arvoisessa Euroopassa, mikä tarkoittaisi sitä, että myöskin työmarkkinoilla miehiä ja naisia kohdeltaisiin samalla tavoin.